Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan kiittää tästä hyvästä kompromissista, se on joka tapauksessa edistysaskel, mitä tulee näihin alkuperämerkintöihin. Kun me puhumme näistä elintarvikemerkinnöistä, kaiken keskiössä tulee olla nimenomaan kuluttaja ja kuluttajan oikeusturva.

On tärkeää, että jatkossa alkuperämaamerkintöjä laajennetaan myös maitotuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin tuotteisiin, ettei tältäkään osin kuluttajaa voida johtaa harhaan.